ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen toinen asia käsittelyn pohjana on sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintö seitsemän nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä edustaja vehviläinen esittelee
arvoisa puhemies näkyy olevan niin että täällä ei ole suuria kansanedustajien joukkoja mutta kun valiokunta on tehnyt tähän kohtalaisen paljon merkittäviä muutoksia niin käyn tämän valiokunnan mietinnön tässä hieman perusteellisemmin läpi esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki väliaikaisista poikkeuksista työttömyysturvalakiin covid yhdeksäntoista epidemian vuoksi laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian ja olemaan voimassa kolmaskymmenesensimmäinen kymmenettä kaksituhattakaksikymmentä saakka eduskunta edellytti työttömyysturvalain työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain ja työttömyyskassalain väliaikaisesta muuttamisesta antamassaan eduskunnan vastauksessa että hallitus selvittää välittömästi keinoja työttömyysturvaetuuksien käsittelyn sujuvoittamiseksi ja varmistaa työttömyyskassojen ja kansaneläkelaitoksen etuuksien toimeenpanon niin että etuudet pystytään maksamaan viivytyksettä

suuri virheiden mahdollisuus valiokunta ehdottaa tämän vuoksi toisen pykälän hyväksymistä muuttamattomana kansaneläkelaitos katsoo valiokunnalle antamassaan lausunnossa etteivät lakiehdotuksen kolmannessa ja neljännessä pykälässä tarkoitetut työmarkkinatuen tarveharkinnan ja osittamisen poistamiset vähentäisi vaan ennemminkin lisäisivät kansaneläkelaitoksen työmäärää tämän vuoksi valiokunta ehdottaa kolmannen ja neljännen pykälän poistamista lakiehdotuksesta ja tästä johtuvaa ehdotetun kuudennen pykälän voimaantulosäännöksen ja pykälänumeroinnin muuttamista valiokunta pitää tärkeänä että työttömyysturvan toimeenpanon sujuvoittamista ja nopeuttamista edelleen jatketaan muun muassa selvittämällä miten tulorekisterin tietoja voidaan nykyistä paremmin käyttää hyväksi toimeenpanossa valiokunnan mietintö on yksimielinen

herra puhemies on toisaalta aivan sopivaa että ennen vapunviettoon siirtymistä tässä suuressa salissa käsitellään juuri työhön ja toimeentuloon liittyvää mietintöä ja lakiesitystä sosiaali ja terveysvaliokunta on tehnyt erittäin huolellista työtä ja on aina arvokasta kun tästä talosta saadaan eteenpäin yksimielistä lainsäädäntöä ei välttämättä tuonne kotikatsomoihin ja suurelle yleisölle tule ilmi että suurin osa näistä meidän käsittelemistämme asioista saadaan tuolla valiokunnissa yksimieliseksi se että sosiaali ja terveysvaliokunta teki sinne muutoksia ja tarkensi ja paransi sitä hallituksen esitystä kertoo myöskin siitä että ei tässä nyt pelkkiä kumileimasimia täällä eduskunnassa olla ja todella lainsäädäntötyötä ihan tosissaan täällä tehdään kun tässä koronapandemian aiheuttamassa tilanteessa meillä on satojatuhansia ihmisiä vailla työtä ja ollaan ajauduttu tällaiseen erikoiseen tilanteeseen kun yhteiskuntaa ja talouselämää on suljettu niin on aivan välttämätöntä että työttömyysetuuksia pystytään maksamaan mahdollisimman nopeasti ihmisille sillä lailla me siitä että kodeissa ja perheissä pysyvät maito ja leipä pöydässä lisäksi on erittäin tärkeää minkä tuossa myös valiokunnan puheenjohtaja vehviläinen mainitsi että toimeentulotukeen ei tarvitsisi niin hirveästi turvautua koska sen tulee olla aidosti viimesijainen sosiaalietuus ei ollenkaan pääsääntö ja me kaikki tiedämme tässä talossa ne toimeentulotukeen liittyvät kiistattomat ongelmat sitä on erittäin monimutkaista hakea ja voisi sanoa jopa että hieman nöyryyttäviäkin piirteitä voi olla siinä toimeentulotuen

vastata näin valtavaan lomautusten ja irtisanomisten ja työttömien määrään mutta tähän asti on mennyt aika hyvin ja siitä suurkiitos työttömyyskassoille ja niissä työskenteleville ihmisille pidän tärkeänä myös sitä että kansaneläkelaitoksen kelan resursseista huolehditaan sinne tulee kyllä väistämättä paineita kelan hoitaessa perusturvaa ja nykyään myös toimeentulotukea esimerkiksi parannukset yrittäjien sosiaaliturvaan varmasti tulevat kelaan luomaan paineita